Arvoisa puhemies, tarvitsemme enemmän eurooppalaista ratkaisua, vähemmän suojalausekkeita ja kansallista itsekkyyttä.

Rajat ylittävä pankkitoiminta, joka nyt on yli 70 prosenttia kaikesta toiminnasta, tarvitsee valvontaa. Se tarvitsee yhteistä eurooppalaista valvontaa, joka palvelee yhteisiä etujamme. Kolmen uuden valvontaviranomaisen osalta edessämme on nyt ratkaisu, joka on tällä hetkellä maksimi. Se ei ole kokonaisuuden kannalta ihanneratkaisu, se jättää rajatylittävän pankkitoiminnan osalta yhä liikaa kansallisiin intresseihin liittyvää hajanaisuutta.